Itse uskon kuitenkin yhteiskuntien sopeutumiskykyyn, sillä olemme jo selviytyneet kolmesta teollisesta vallankumouksesta, joten miksi emme selviäisi neljännestä. Inhimillisen ja automaattisen työn rinnakkaiselo tulee vaatimaan sekä työntekijöiltä että työnjohdolta uusia valmiuksia ja koulutusjärjestelmämme ja sopimusjärjestelmämme päivitystä. Uskon kuitenkin, että voimme suhtautua tähän käynnissä olevaan muutokseen uteliaisuudella ja optimismilla. Me tarvitsemme eurooppalaista sääntelykehikkoa, joka tukee automaation, tekoälyn ja robotiikan kehitystä ja hyödyntämistä. Tärkeintä on kantaa vastuu siitä, että muutos on johdettua ja hallittua ja työvoiman koulutus ja työllistymismahdollisuuksista huolehdittu.